Koska Suomi ei kuulu sotilasliittoihin, juuri missään ei koeta sitä viholliseksi tai vihollisen puolestapuhujaksi. Tämä on auttanut monia suomalaisia toimimaan rauhanrakentajina, esimerkiksi entistä pääministeriä Holkeria Pohjois Irlannissa, entistä presidenttiä Ahtisaarta Namibiassa, Indonesiassa, Acehissa ja Kosovossa sekä entistä ministeriä Haavistoa Sudanissa.